Arvoisa puhemies, arvoisat kollegat, nyt käsittelyssä oleva vuoden 2021 budjetti ei ole rutiinibudjetti. Se on meille kaikille poikkeuksellisen tärkeä budjetti kahden syyn takia. Ensinnäkin tämän budjetin pitää käynnistää todellinen siirtymä kohti hiilidioksidivapaata Eurooppaa, toteuttaa se vihreä siirtymä, johon me kaikki olemme sitoutuneet. Toiseksi tämän budjetin täytyy olla myös väline, jolla nostamme Euroopan koronakriisistä uuteen kasvuun.

Olen iloinen, että nyt käsittelyssä oleva budjettiehdotus on peruslinjoiltaan hyvä ja tukee näitä kahta isoa asiaa. Lisää rahaa tutkimukseen ja yliopistojen tutkimustoimintaan sekä innovaatioihin on välttämätön edellytys Euroopan menestykselle. Tärkeä periaate on myös se, että 30 prosenttia budjetista käytetään ilmastonmuutoksen torjuntaan. Ne ovat isoja askeleita eteenpäin. Otan esille kuitenkin vielä lisäksi yhden tärkeänä pitämäni asian, joka voisi olla tässä budjetissa enemmänkin esillä. Se on rahanpesun torjunta ja tähän liittyvät voimavarat.

Siksi on tärkeätä, että ensi vuonna päästään eteenpäin rahanpesun vastaisessa työssä.

Toivon, että tähän asiaan saadaan vielä tällä vaalikaudella parannuksia.

Se on merkittävä päätös ja tulee asettamaan velvoitteet tasapuolisesti kaikille jäsenmaille. Näin toimien säilytämme unionin toimintakyvyn ja myös uskottavuuden sekä kansalaisten silmissä että suhteessa ulkopuoliseen maailmaan.